Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, arabikevät on koskettanut myös Bahrainia.

Tuomiot ovat olleet poikkeuksellisen kovia opposition edustajille ja muille aktivisteille.

Meidän tulee edelleen vaatia sitä, että sotilastuomioistuinten päätökset puretaan ja myös siviilioikeudenkäyntien on noudatettava avoimuutta ja kansainvälisiä standardeja.